Arvoisa puhemies, arvoisa Euroopan oikeusasiamies ja kollegat, haluan kiittää oikeusasiamiestä ja hänen koko toimistoaan arvokkaasta työstä hyvän hallinnon ja avoimuuden eteenpäin viemiseksi.

Euroopan oikeusasiamiehen tehtävä on osoittautunut heti alusta alkaen tarpeelliseksi, ja nyt kun Lissabonin sopimus astuu voimaan ja perusoikeusasiakirjasta tulee sitova, oikeusasiamiehen tehtävästä tulee entistäkin tärkeämpi. Siksi tulevaisuudessa on pidettävä tarkemmin huolta siitä, että oikeusasiamiehellä on tarvittavat toimintaresurssit ja hänen valtuutensa vastaavat nykyaikaa. Tämä tarkoittaa, että hän saa tarpeelliset tiedot ja että EUn virkamiesten täytyy kertoa, mitä he tietävät asiasta, eivätkä sitä, mitä he haluavat. Muutoin emme voi puhua oikeusvaltion periaatteista, joista me niin mielellämme puhumme ja opetamme muille. Meidän on myös itse noudatettava oikeusvaltion periaatteita, sen jälkeen voimme kertoa niistä muillekin.

Avoimuus on avain eurooppalaiseen demokratiaan ja on sen tärkein rakennusaine, ja mielenkiintoista, että 36 prosenttia valituksista liittyy juuri tähän avoimuuden puutteeseen.

Perusoikeusasiakirjan mukaan jokaisella kansalaisella on oikeus siihen, että nämä toimielimet käsittelevät asiat puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa. Se on paljon sanottu, ja se velvoittaa meitä kaikkia, myös tietysti oikeusasiamiehen virastoa. Näin ollen haluankin korostaa, että resurssit on turvattava niin että kansalaisten ei tule odottaa päätöksiä vuosikausia.

Haluaisin kiittää ja haluan kiittää oikeusasiamiestä hänen arvokkaasta työstään ja toivottaa mitä parhainta menestystä tässä erittäin, erittäin haastavassa ja joskus myös liian aliarvostetussa työssä. Se on yksi Euroopan unionin tärkeimpiä tehtäviä ja töitä kansalaisten oikeuksista huolehtiminen.